Olette oikeassa siinä, että syyttely ei johda mihinkään, mutta haluaisin kysyä Teiltä, että oletteko tietoinen siitä, että Iso Britanniassa viharikosten määrä on lisääntynyt dramaattisesti tämän nationalismin nousun takia. Mitä Te ajattelette siitä, että puolalaisilta, kenties ranskalaisilta, mutta myös suomalaisilta sinne muuttaneilta kysytään yhä enemmän arjessa, että milloin te lähdette?